Arvoisa puhemies, äänestin sen puolesta, että kaikilla Euroopan unionin jäsenillä olisi yhtäläiset oikeudet.

On aivan totta, että meidän pitää katsoa asioita niin, ettemme vain tee politiikkaa välineellisesti, vaan että koska Euroopan unioni on arvoyhteisö, me todellakin sitoudumme siihen, että me huolehdimme heikoimmassa asemassa olevasta väestöryhmästämme.